Olen erityisen iloinen siitä, että tässä mietinnössä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön tärkeys on aivan ehdottomassa keskiössä. Jos me ajattelemme jätteiden kierrätystä tällä hetkellä Euroopassa, niin meillä edelleenkin on maita, joissa kotitalousjätteet päätyvät sataprosenttisesti kaatopaikalle, ja siinä mielessä meillä on yhteisesti Euroopassa tässä asiassa paljon tehtävää. On myös hyvä, että mietinnössä huomioidaan ruokajätteiden edelleenkierrätys. Jos ajatellaan elintarvikeketjua ja sen resurssitehokkuutta, nimenomaan tämä kysymys on hyvin keskeinen. Lisäksi Gerbrandyn mietinnössä korostetaan uusiutuvien luonnonvarojen, kuten metsien, roolia resurssitehokkuudessa. Näkisinkin, että nimenomaan metsien käyttö, puurakentaminen ja puutuotteiden edistäminen on yksi iso asia, kun puhutaan luonnonvarojen kierrättämisestä.